Arvoisa puhemies, Egyptin viime joulukuussa nimitetty hallitus on maininnut Siinain yhdeksi strategiseksi painopisteeksi, johon tulisi kohdistaa enemmän huomiota. Tämä antaa hieman lisää toivoa niin ihmiskauppaa käyvän järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen taistelun tehostamisesta kuin ihmiskauppiaiden Siinailla vankeina pitämien pakolaisten tilanteen ratkeamisesta. Etenkin tietyillä alueilla pakolaiset ovat suuressa riskissä joutua ihmiskaupan uhreiksi. Ihmiskauppa on tuottoisa rahanlähde järjestäytyneelle rikollisuudelle ja moderni orjuuden muoto. Toisinaan sitä käytetään elinsiirtobisneksenä. Siinain raja on tullut tutuksi myös afrikkalaisten työtä ja parempaa elämää tavoittelevien maasta muuttajien kulkureittinä Israeliin. Alue tarvitsee lisää niin Egyptin, Israelin kuin kansainvälisen yhteisönkin huomiota, siksi tämä keskustelu. Niin Egyptillä kuin muillakin valtioilla on velvollisuus noudattaa kansainvälisiä sopimuksia pakolaisten kohtelussa. Kaikki keinot on käytettävä ihmiskaupan joutuneiden pakolaisten kiduttamisen lopettamiseksi ja orjuutta harjoittavan rikollisuuden pysäyttämiseksi.